Arvoisa puhemies, euroviisut ovat todella tuoneet median huomioon hetkeksi Azerbaidžaniin ja azerbaidžanilaiset ovat käyttäneet myös tilaisuutta hyväkseen ja osoittaneet kaduilla mieltään yhteiskunnan ja sananvapauden surkeaa tilaa vastaan.

Totalitarismin varjo lepää yhä Azerbaidžanin yllä ja demokraattisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan markkinatalousyhteiskunnan kehittäminen on vielä pahasti kesken.

Azerbaidžanin viranomaisten tulisi kumota rikoslain säädökset herjaamisesta ja kunnianloukkauksesta ja ryhtyä laajaan uudistukseen varmistaakseen sananvapauden harjoittamisen Azerbaidžanissa.